Iranilla on kaksi suurta päämäärää ydinaseen kehittäminen, josta maa ei ole missään vaiheessa luopunut, ja Israelin lopullinen tuhoaminen.

Viisainta kaiketi olisi, jos Eurooppa voisi millään lailla olla puuttumatta tämänhetkiseen tilanteeseen. Se ei vain taida olla mahdollista.